Julkiset taloudet säästävät ja se vaikuttaa hyvin helposti siihen, että työsuojelutarkastusten määrärahoja vähennetään ja tarkastuksia myös harvennetaan. Toisaalta juuri kriisiaika houkuttelee tekemään enemmän pimeää työtä ja harmaa talous rehottaa. Mietinnössä annetaan toimintasuosituksia pimeän työn torjumiseksi ja työsuojeluviranomaisten työskentelymahdollisuuksien parantamiseksi, samoin nostetaan myös esille parhaita käytäntöjä eri maista. Mietinnössä on otettu esille myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä kuten itsenäiset ammatinharjoittajat, vuokratyöntekijät ja kotitaloustyöntekijät. Tosin meillä eri poliittisilla ryhmillä oli vähän erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavoin näitä ryhmiä voitaisiin suojella parhaiten. On pidettävä mielessä se, että työsuojeluvalvonta on aina viranomaistehtävä, eikä sitä voida antaa esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen hoidettavaksi. On tärkeää muistaa se, että myös rehellinen yrittäjä hyötyy siitä, että työsuojeluvalvonta on kunnollista.